lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan yksi tunti kello neljätoista nolla nolla viiva viisitoista nolla nolla mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan eli neljänteen asiakohtaan

arvoisa herra puhemies maanteiden kuntoon ei suomessa ymmärrettävästi olla tyytyväisiä keskeinen ongelma on rahoituksen riittämättömyys mutta keskustelussa esiin nousevia teemoja ovat selkeiden laatuvaatimusten ja laadunvalvonnan puutteet hallitus on kahdestoista neljättä kaksituhattakahdeksantoista antanut esityksen maantielain uudistamisesta esityksellä vastataan näihin haasteisiin esitys on myös keskeinen maakuntauudistuksen toimeenpanemiseksi liikenteen alalla tämän esityksen tavoitteena on varmistaa maantieverkon valtakunnallinen yhtenäisyys sekä maanteiden riittävä palvelutaso joka puolella maata esitys sisältää uudet säännökset tienpidon laatuvaatimuksista maanteiden palvelutasosta ja kunnossapidon tasosta lakiesityksessä määritellään palvelutasot eri tieluokille pitkämatkaista liikennettä palvelevalle valtakunnallisesti merkittävälle runkoverkolle runkoverkkoon kuulumattomille valta ja kantateille sekä muille maanteille maanteiden laadun varmistamiseksi esityksessä lisättäisiin lakiin säännökset tienpidon laadunvalvonnasta ja turvallisuusjohtamisjärjestelmästä selkeillä vaatimuksilla ja nykyistä tehokkaammalla valvonnalla aikaansaatava yhtenäinen aikaansaatava yhtenäinen turvallinen ja hyvä maanteiden kunto on niin kansalaisten kuin elinkeinoelämän etu arvoisa puhemies maakuntauudistuksen myötä pääosa pääosa ely keskusten liikennevastuualueiden tehtävistä siirtyy maakuntien hoidettavaksi tienpidon tehtävät jakautuisivat jatkossa valtion ja maakuntien välille laissa säädettäisiin sopimusmenettelyyn

tienpidon hoitamisesta valtion ja maakuntien yhteistyönä tienpito sisältyisi edelleen valtion vastuuseen maantiet valtion omistukseen ja tienpitäjänä toimisi edelleen liikennevirasto siis valtio maakunnat hoitaisivat kuitenkin suurimman osan tienpidon tehtävistä muodostamillaan tienpitoalueilla tämän seurauksena alueellinen näkemys tienpidossa vahvistuu merkittävästi maakunnat ja valtio sopivat jatkossa tienpidon tehtävien järjestämisestä sekä maakuntien tienpidon rahoituksesta neljä vuotisilla sopimuksilla muita maakunnille tulevia liikennetehtäviä ovat liikennejärjestelmäsuunnittelu yksityistieavustukset ja liikkumisen ohjaus maakunnat voivat lisäksi halutessaan ottaa hoidettavakseen joukkoliikenteen suunnittelua ja järjestämistä esitys sisältää säännökset näiden tehtävien siirtämisestä maakunnille lisäksi säännökset maakuntien mahdollisuudesta ottaa saaristoliikenteen tehtäviä hoitaakseen sisältyvät eduskunnalle maaliskuussa annettuun maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa koskevaan esitykseen kaikki liikennemuodot kattavasta liikennejärjestelmäsuunnittelusta säädettäisiin nyt ensimmäistä kertaa lain tasolla säännökset liikennejärjestelmäsuunnittelusta lisättäisiin maantielakiin jonka nimi muutettaisiin laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä tavoitteena on turvata nykyisten hyvien käytäntöjen jatkuminen sekä uusien kehityssuuntien huomioiminen uusissa maakunnissa tehtävässä liikennejärjestelmäsuunnittelussa valtakunnallisella tasolla ei nykyisin ole tehty liikennejärjestelmäsuunnitelmia joissa esimerkiksi linjattaisiin pitkän aikavälin toimenpiteitä liikennejärjestelmän kehittämiseksi tämä on selkeä puute valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tarjoaisi valtakunnallisen tahtotilan liikennejärjestelmästä ja sen kehittämisestä avoimesti maakuntien elinkeinoelämän ja kansalaisten käyttöön sekä edistäisi osaltaan yhtenäisen palvelutason turvaamista liikennejärjestelmän käyttäjille koko maassa siksi hallitus ehdottaa että laissa ja maanteistä säädettäisiin myös kaksitoista vuotisesta valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta tällä saadaan aivan uudella tavalla pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiselle liikenne ja viestintäministeriö on lisäksi asettanut parlamentaarisen työryhmän joka täsmentäisi menettelyn jolla valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan arvoisa puhemies eduskunnalle on nyt annettu hallituksen esitys johon sisältyvät ehdotukset ovat tärkeitä tienpidon laadun ja laadunvalvonnan parantamiseksi lisäksi esityksen mukaisella tienpidon tehtävien jaolla maakuntien ja valtion kesken saavutetaan parempi alueellisten olojen ja näkemysten huomiointi niin että turvataan samalla tienpidon valtakunnallinen yhtenäisyys

arvoisa herra puhemies hyvä ministeri hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat liikenneministeri anne bernerille täytyy antaa kiitosta siitä että teidän johdollanne ensimmäistä kertaa ryhdyttiin toimeen tämän pitkään vuosikausia vaalikausia kasvaneen korjausvelan pienentämiseksi siitä on erilaisia arvioita

ja kaksituhattakahdeksantoista eli tänä vuonna siitä huolimatta edelleen tehtävää riittää eli emme ole saavuttaneet vielä vielä sitä tasoa mikä mikä pitää olla ja sen takia on hyvä että parlamentaarisesti on pohdittu myös sitä että voitaisiin tehdä pidempiä suunnitelmia tämän korjausvelan suhteen mutta myös liikennehankkeiden rahoituksen suhteen yhdessä yli

me tarvitsemme ehdottomasti tällaisen korjausvelka kahden ohjelman jossa nyt mentäisiin edelleen sinne valtion teille jotka ovat valtateitä ja kantateitä mutta ennen kaikkea siitä alaspäin olevia pienempiä valtion teitä niin asvalttiteitä kuin paljon sorateitä olen varma että tässäkin salissa paikalla olevien kaikkien kansanedustajien omista vaalipiireistä näitä teitä löytyy puhumattakaan paikalla olevasta yleisöstä varmasti monen kodin lähettyviltä löytyy luvattoman huonossa kunnossa olevia valtion pienempiä teitä tässä keskustelin kollegani eero suutarin kanssa siitä miten heidänkin alueellaan kuten myös omalla kotiseudullani maaseudulla on vanhoja teitä kuorittu nyt asvaltista pois ja on ajateltu että ne saadaan paremmiksi sillä että enää ei öljysoralla pystytä paikkaamaan niitä jokakeväisiä reikiä mutta nyt ongelma alkaa olla se että aika monet meidän tiemme jotka on pääasiassa rakennettu kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä luvulla alkavat pettää myös rungoiltaan ja silloin nämä tiet vaativat kyllä huomattavasti lisää panostuksia pelkästään lumen lanaamisella taikka pienellä pintasorastuksella nämä eivät enää kuntoon laiksi maantielain muuttamisesta esitetään siis osana maakuntauudistusta että tietyllä tavalla tätä vastuuta liikenneverkon liikenneverkon huolehtimisesta ja ylläpidosta siirtyy maakunnille ja pidän sitä itse myönteisenä asiana siellä lähellä ihmisiä on varmasti paremmin tietoa mitä teitä minkälaisia kunnostuksia sinne tarvitaan tällä hetkellä kilpailutusalueet niin kuin tässä paksussa esityksessä todetaan ovat kovin suuria puhutaan yli tuhannesta kilometristä ainakin ainakin tällä alueella minkä itse parhaiten tunnen ja silloin yhden kilpailutuksen myötä hoidettavaksi tulee kaikki siitä moottoritiestä siihen pienimpään valtion hiekkatiehen kyllä itse pohtisin myös sitä kuinka paljon tätä alihankintaketjua voi siellä taustalla olla sillä tällä hetkellä kyllä varsinkin pienempien teiden kunnostus ja ja vuotuinen ylläpito jopa viikoittainen päivittäinenkin ylläpito on luvattoman huonossa kunnossa itse toivon että tämä uudistus tuo tätäkin päätöksentekoa lähemmäksi tienkäyttäjiä niitä jotka tietävät mitä siellä tarvitsee tehdä eikä niin että tietokoneelta katsotaan että nyt tuo sora on käytetty ja sitä

yhdelle tiepätkälle ja toiselle ei jää yhtään ei tämä näin voi enää jatkossa olla arvoisa puhemies esityksessä kerrotaan että meidän maamme tieverkko on kaiken kaikkiaan yli neljäsataaviisikymmentätuhatta kilometriä tästä yksityis ja metsäautoteiden osuus on noin kolmesataaviisikymmentätuhatta kilometriä ja nyt aika usein maaseudulla on niin että aika lähelle samankokoinen yksityistie verrattuna valtion tiehen on tällä hetkellä paremmassa kunnossa ja siinä kyllä tullaan siihen kohtaan että pitää pitää kysyä missä silloin on vika ja pidän erittäin myönteisenä että liikenneministeri bernerin johdolla nyt näitä määrityksiä myös tarkistetaan tienpidon tasoista yksi mikä nousee myös täällä esille on kevyen liikenteen väylät joita maassamme on yli viisituhatta kilometriä voisi todeta yhtä hyvin että vain viisituhatta kilometriä tarve olisi merkittävästi suurempi ja niitä ei oman

kilometriä tiestöä eli puolet koko maamme maantieverkosta on nimenomaan se mihin me tarvitsemme nyt lisää panostuksia arvoisa puhemies viittasin tuossa edellä näihin päivittäisen kunnossapidon urakka alueisiin niitä on kahdeksankymmentä ja urakat kilpailutetaan ja niiden kesto on yleensä viisi vuotta tässä todetaan että aliurakoitsijaketjua ei ole nykyisin laissa rajoitettu ja itse toivon että sitä pohdittaisiin että se se vastuu olisi selkeämmin tiedossa kuka vastaa keneen otetaan yhteyttä tällä hetkellä tielinjalle soitetaan ja tuntuu siltä että eivät ne viestit sieltä sieltä mene oikeasti sinne paikan päälle arvoisa puhemies tämä puheenvuoro ei ole missään tapauksessa arvostelua niitä kohtaan jotka näitä teitä hoitavat vaan sitä kohtaan että näille teille ohjataan liian vähän rahoitusta tällä hetkellä ja valitettavasti tällä hetkellä tuntuu siltä niin kuin tuntui jo viime hallituskaudellakin eli kaikki puolueet tästäkin salista ovat sinä aikana hallituksessa olleet että tiekarhu on se jota eniten tässä kaipaa ja joka tuntuu olevan tämän maan uhanalaisin

arvoisa herra puhemies uudeksi maantielaiksi on mielestäni hyvä ja perusteltu toivon että tämän lain myötä päästään suomessa siihen tilanteeseen että tieverkkoa koko maan alueella hoidetaan kestävästi niin että niin sanotut valtatiet maantiet runkoverkko pidetään erinomaisessa kunnossa koska se on se iso verisuonisto jolla suomi elää mutta jotta koko suomi voisi hyvin niin alempi tieverkko kuuluu tähän järjestelmään aivan yhtä olennaisesti pitää muistaa näin biotalouden luvattuna aikana että joka ainoa puumotti mikä metsistämme lähtee nousee aina kumipyörille ja se on hiekkatiellä soratiellä ensin yksityistiellä metsäautotiellä ja sieltä se tulee sitten alemmalle maantieverkolle joka on soratiestöä poikkeuksetta elikkä meidän pitää nyt nähdä tässä asiassa se se suuri rikkaus että kun ollaan luomassa uutta järjestelmää ja tekemässä uutta maakuntauudistusta niin meidän on hajautettava vastuuta mikä on tämän lain merkittävä yksi sisältö mutta siihen sisältyy mielestäni myös velvoite siitä että meidän tulee nyt nähdä tämä uusi tilanne mahdollisuutena muuttaa nykyistä menettelyä siihen suuntaan että tienhoidon vastuu annetaan maakunnille ja sen jälkeen pidetään huoli

asvaltoidut tiet laitetaan kuntoon lisääntyvillä määrärahoilla etsittäköön sitten vaikka uusia rahoituskeinoja tai uusia työmenetelmiä joilla pystytään tekemään hommia tehokkaammin mutta nykymenohan ei pitemmän päälle enää oikein käy lämmennyt ilmasto valtavat sateet samana talvena voi olla kymmenen talvea välillä sataa vettä välillä on kymmenen astetta pakkasta käytetään maantiesuolaa ynnä muuta se syö tienpintaa todella nopeasti ja aiheuttaa sen että tie kuluu entistä paljon nopeammin silloinhan kun oli vielä vanhat kunnon talvet ja oli pitkiä pakkasjaksoja tiestö ei juurikaan kulunut mutta tänä päivänä se tekee sitä joka päivä tämän takia muuttuneet olosuhteet pitää huomioida ja esimerkiksi alemmalle tieverkolle sorateille joita suomessa on satojatuhansia kilometrejä pitää todellakin saada palautettua tiekarhu olen tehnyt tästä aloitteen liikenneministeri bernerille koskien pohjois karjalan maakuntaa siellä on noin neljätuhatta kilometriä soratieverkkoa ministeri berner on tässä tehnyt erittäin hyvää yhteistyötä ja olemme asiassa pikkuhiljaa etenemässä toivon mukaan maaliin asti nimittäin se neljäntuhannen kilometrin tienpätkä joka valtiolla on alempaa tieverkkoa soratietä pohjois karjalassa on helposti laitettavissa kuntoon tänä päivänä se tarvitsee kaksi asiaa toinen on tierungon kuivattaminen elikkä ravien kaivaminen riittävän syväksi ja veden veden johtaminen tiealueelta kokonaan pois ja tienpinnan muotoilu tiehöylää käyttäen se ei ole mitään rakettitiedettä siihen riittää kiteellä valmistettu tiehöylä esa halttusen valmistamat tiehöylät joilla se homma pystytään tekemään se on erittäin edullista työtä kun kerran sen tienrungon laittaa kuntoon se on sen jälkeen helppohoitoinen ja kantava tämän päivän metsäkuljetukset teillämme ovat sellaisia jotka aiheuttavat valtavia paineita akselipainot ovat nousseet viime vuosina valtavasti tiedätte kolmekymmentä vuotta sitten ero ero on kuin yöllä ja päivällä tämän päivän superrekka voi painaa seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä tonnia ja sellaisella kun ajetaan huonokuntoisella tiellä jonka vesitalous ei ole kunnossa niin sillä tielläpä ei sen jälkeen millään muulla enää pääsekään tämän takia on tärkeä huomata se että meidän on päästävä uudelle aikakaudelle ja tämä maantielaki mahdollistaa sen mutta se ei onnistu vielä tälläkään vaan eduskunnalta pitää löytyä yhteistä tahtoa yli vaalikausien että aidosti paneudumme tähän ongelmaan otetaan riittävät määrärahat isoihin infrahankkeisiin joilla isompia teitä hoidetaan tai uusia rakennetaan ja sitten perustienpidon ja perusradanpidon rahat saadaan riittävälle tasolle se vaje mikä meille on päässyt vuosien vuosien saatossa syntymään on miljarditasoinen vaje tällä vaalikaudellahan on noin vajaalla miljardilla eurolla niitä korjattu olemme saaneet teiden teiden kunnon rapautumisen pysähtymään mutta jonkun verran parannustakin on on saatu aikaan mutta tällaisia vaalikausia pitää olla monta peräkkäin että pääsemme oikealle tasolle arvoisa puhemies lopuksi runkotieverkosta sen verran vielä että kun laitetaan tieverkkoja ja nyt arvioidaan mikä on valtakunnallinen runkotieverkko niin itä suomen osalta edellytän sitä että liikenneministeriö ottaa vakavasti sen esityksen että saadaan myös kuutostie asti ja siitä ohi sellaiseksi valtakunnalliseksi runkotieksi jota kehitetään ja korjataan koko ajan koska se on valtava valtasuoni tuleville tuleville raaka ainekuljetuksille ja myös kasvavalle turismille sitten vielä itärata se on tänä päivänä erittäin hyvä ja liikennöity rata mutta käytännössä imatran jälkeen joensuuta kohti radan kunto on huono eikä mahdollista nopeaa henkilöliikennettä joka olisi ratkaisevan hyvä kehityssuunta sille että saataisiin ilmastoystävällistä kuljetusmuotoa myös turistipuolelle ja kun ihmiset tulevat tänne pääkaupunkiseudulle käymään tai menevät sinne päin niin juna olisi niissä olosuhteissa erittäin hyvä vaihtoehto erittäin monelle ihmiselle ja olisi myös erittäin nopea koska se pudottaisi matkustusaikaa vajaalla tunnilla alaspäin mikä olisi jo erittäin hyvä edistysaskel liikenteen kannalta toivon että tämä laki menestyy käsittelyssä saadaan voimaan ja toinen toivomus on että seuraavallakin

arvoisa herra puhemies koen että tämä uudistus on tavallaan maakuntauudistus liikenteen puolelta ja maakuntauudistuksen toteuduttua sinällään varsin järkevä suuri muutos koskee järjestämisvastuuta ely keskukset kun puretaan alueelliset tehtävät siirtyvät maakunnille lupa asiat liikennevirastoon sekä tien ohjausjärjestelmät valmistelussa olevaan liikenneviraston valtionyhtiöön

ovat lähinnä kuntien rahoituksen varassa ja pienemmille maakunnille jyvittyvä liikenneraha on niin pieni ettei se välttämättä mahdollista järkevintä toteutustapaa parannusinvestoinneissa ajattelen niin verrattuna nykyiseen maakuntaliittovetoiseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun maakunnan rooli muuttuu vahvemmaksi mutta lopullinen sanavalinta sanavalinta jää pitkälti valtion kukkarolle ja vaatii sitä kautta myös toimenpiteitä tulevilta hallituksilta jotta tässä muutoksessa onnistutaan aidosti maakuntien ja valtion keskenään sopimisen pitää olla varsin tehokasta riskinä näen myös roolien epäselvyyden ainakin alkuvaiheessa muutos lisännee byrokratiaa ja normiohjausta eli riittävä resursointi on aivan avainkysymys ehkäpä tässäkin maakuntauudistuksen osassa olisi kannattanut edetä maltillisemmin vaikkapa joidenkin kokeilujen kautta mutta niin kuin alussa totesin maakuntauudistuksen toteuduttua tämä on sinällään järkevä hallituksen lakiesitys ja nyt sitten kun tämä on tänään lähetekeskustelussa päästään valiokuntatyössä tähän jatkossa paremmin paneutumaan
arvoisa herra puhemies hallituksen esitys perustuu pääosin maakuntauudistukseen jossa ely keskukset lakkaavat ja uudet maakunnat aloittavat vuoden kaksituhattakaksikymmentä alussa toimintansa tässä yhteydessä pääosa elyjen liikennevastuutehtävistä siirtyy maakunnille kun jatkossa siis maakunnat hoitavat tienpidon tehtäviä yhdeksällä tienpitoalueella valtion kanssa tehtävien sopimusten kanssa niin mielestäni on erittäin tärkeää että tienpidon kilpailutuksiin ja niiden kilpailutusten ja kunnon hoidon seurantaan kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota turvalliset ja parempikuntoiset tiet ovat kaikille meille suomalaisille niin kansalaisille kuin myöskin yrityselämälle äärettömän tärkeä asia tien kunnossapitoalueiden tulee olla yhtenäisiä ja oikean kokoisia ei liian suuria kokonaisuuksia jotta myöskin pienet yritykset siellä maakunnissa pystyvät toimimaan ja hoitamaan teitä tämä hallituksen esitys pääosin hallinnollinen mutta tässäkin yhteydessä haluan itsekin tuoda esille ja nostaa esille perusväylänpidon rahoituksen tason jotta se on myöskin tulevaisuudessa riittävällä tasolla tällä hallituskaudella on tehty ennätysmäinen noin miljardin euron satsaus perusväylänpidon rahoituksen nostoon se on hyvä asia ja ollaan tämän korjausvelan taittuminen saatu suoritettua tämä mennyt talvi on osoittanut etenkin sen että tiet ovat todella huonossa kunnossa ja teiden kunnon ylläpitämiseen tulee panostaa todella paljon se on meille kaikille tärkeää arvoisa puhemies haluan nostaa oikeastaan yhden asian vielä täältä isosta lakikokonaisuudesta esille ja se on laki saimaan kanavan venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta suomen tasavallalle tässä laissa lisätään komission jäseneksi etelä karjalan maakunta joka tulee vastaamaan pelastustoimesta ja ensihoidosta kun maakuntalaki tulee voimaan arvoisa liikenneministeri haluan kysyä teiltä jos te pystytte vastaamaan tähän kuka kantaa tämän maakuntauudistuksen jälkeen kanavan huoltotien kunnosta ja hoidosta se tie on todella huonossa kunnossa ja siellä on sattunut todella vakavia onnettomuuksia viime vuosien aikana ja sitä ollaan toivottu että tämä tie saataisiin parempikuntoiseksi

arvoisa puhemies on tosiaan hyvä että maantielakiluonnoksessa on tavoitteena pitkäjänteisyys ja pääväylille asetettavat tasovaatimukset pääosa ely keskusten liikennevastuusta siirtyy siis maakunnille vuonna kaksikymmentä laissa luvataan myös elinkeinoelämän tarpeet turvata rahoitus ja toimenpideohjelma on tarkoitus asettaa kahdelletoista vuodelle uusien väylien osalta mutta samalla täytyy muistaa että myös alempi tieverkko joka on varsinkin metsäteollisuudelle tärkeä täytyy pitää kunnossa nämä sääolosuhteet todella ovat muuttuneet ja raskaat rekat painavat näitä teitä urille jopa pääteillä puhumattakaan seututeistä on reikiä täytyy totta kai kiittää hallitusta ja liikenneministeriä siitä että teiden korjausvelkaa on nyt hoidettu ja tällä kaudella on tullut satoja miljoonia kokonaispanos lähenee miljardia mutta todella samaan aikaan huononevat koko ajan kiinnittäisin huomiota myös siihen että että meillä on todellakin paljon tällaisia seutukaupunkeja jotka eivät ole siis suurkaupunkeja vaan nimenomaan siellä tehdään paljon tätä suomen kansantuotetta raskasta teollisuutta puunjalostusta koneteollisuutta se tapahtuu etäämmällä keskuskaupungeista elinvoimaa tukevan väyläverkoston kehittämisessä nimenomaan näille maakunnille tulee suoraa rahaa ja se on seutukaupunkien näkemyksien mukaista suuria kaupunkeja tietysti kiinnostavat isot miljardihankkeet metrot ratikat ja ja joukkoliikenne mutta nimenomaan joissa tätä suomen kansantuotetta tehdään pitää muistaa

sen verran harppaan junapuolelle myös että nyt suomen täytyy olla todella aktiivinen tämän ten t pääjunaradan saamiseksi kuntoon siinä on muun muassa tämä tampere seinäjoki väli johon pitäisi saada toinen raide tavarakuljetuksiin taas porin ja rauman satamiin tarjoaisi pori parkano haapamäki junarata hyvän vaihtoehdon mutta jos palataan vielä teihin niin kuin täällä on nyt mainittu ja avattu tämä pandoran lipas näistä teistä niin kyllä kolmostien saaminen on tärkeä myös näihin tavoitteisiin ajatelkaa vanhasen hallitusaikana se oli jo listalla numero kahdennentoista kymmenen hanketta toteutettiin seuraava hallitus pudotti sitten pois tämän valtatie kolmen joka siis on monen maakunnan välinen tie ja on läntisen suomen valtaväylä siellä on ylivoimaisesti eniten liikennettä näistä pohjoiseen suuntaavista teistä sinne täytyisi ehdottomasti saada myös tällä tulevalla kaudella sitten rahoitusta niin etteivät rekat jyrää läpi hämeenkyrön kylän kyllä minä liputtaisin myös sen puolesta että me saisimme näitä tieyhtiöitä myös niin kuin keski euroopassakin on että meillä olisi myös sitten se ansaintalogiikka ja tiemaksut joissakin tapauksissa itse olisin valmis maksamaan siitä että pääsisi ajamaan hyvää tietä

arvoisa herra puhemies on todella syytä kiittää tästä lakiehdotuksesta jos katsoo suuremmassa kuvassa tätä vaalikautta niin mehän liikennepolitiikan uudelleentulemisen renessanssin aikaa tällä viittaan muun muassa korjausvelkarahoituksen toteuttamiseen lähes miljardi euroa tällä viittaan myöskin siihen että vaalikauden alussa monet yhtiöt liikennealalla finnair vr finavia olivat aika huonossa kunnossa nyt ne ovat erittäin kovassa iskussa palvelevat sillä tavalla suomalaista liikennettä hyvin laajasti edelleen me olemme liikenneverkkorahoitusta selvittäneet hallituksen toimesta että parlamentaarisen työryhmän toimesta ja ei ole ollut helppoa valtiovarainministeriön etten sanoisi puristuksessa mutta eteenpäin on kuitenkin päästy tämä lakiesitys toisaalta ei muuta sitä että valtio rahoittaa edelleen meillä väylärahoituksen ja liikenneviraston roolikin säilyy aika paljon samana mutta toisaalta tulee sitten maakunnille päätösvaltaa vaikuttaa maakunnan omiin kehittämisasioihin ja se on totta kai hyvä asia tärkeätä on että säilyy pitkäjänteisyys monet tiet menevät monen maakunnan alueella vaikka nyt ysitie jota paljon ajan lähtee turusta tuonne joensuuhun tai voisi sanoa että tukholmasta petroskoihin tavalla kulkee läpi läpi maan arvoisa puhemies todella meillä on pitkän kehityksen tuloksena alemman tason tieverkosto isossa haasteessa nykyisen raskaan liikenteen ja ennen kaikkea sään vuoksi esimerkiksi viime syksynä kun joka päivä satoi varsinkin meillä päin tällaisilla savipohjaisilla teillä sää syö rotan lailla rotan lailla teiden kuntoa myöskin päällysteiden kuntoa kun nollan molemmin puolin kosteassa ilmassa sää vaihtelee näin ollen on hyvä että on löydetty ymmärtääkseni vähän hätärahoitustakin tähän tilanteeseen mutta todella tällä vaalikaudella voidaan nyt vielä katsoa vaikka lisätalousarvion kautta miten voimme yhdessä näitten uudistusten kanssa tuoda tähän tilanteeseen helpotusta on selvää että me tarvitsemme uuden korjausvelkaohjelman kuin mikä tällä vaalikaudella toteutettiin ja lopuksi puhemies tunnin työssäkäyntialueesta puhutaan paljon se on tärkeätä kuten edustaja alatalo sanoi minusta nämä vientiväylät pitää laittaa ensin kuntoon seutukaupungeissa ja ja maakuntakeskuksissa mutta totta kai työmatkaliikenne on tärkeä ja ja tunnin työmatka lyhenee kun liikennevälineet ja liikenneyhteydet paranevat niitä voi tulla eri puolille suomea vaikka joensuu kuopio alueelle ennen kaikkea tänne etelä suomen kolmioon turku tampere helsinki kolmioon sinne voisi teoriassa syntyä tunnin työssäkäyntialue ja kun siihen otetaan lähiseutuliikenne hyvin mukaan niin tällä tavalla voidaan myöskin alueellista kehitystä

arvoisa herra puhemies liikenneministeri bernerin esittelemän kohdalla voimme todeta historian siipien havinaa meillä on esillä esitys joka vahvistaa maakuntapäättäjien asemaa päättää tulevista maakuntakaavoista asumiseen liikenteeseen palveluihin elinvoimaan liittyvistä asioista jotka koskevat maakunnan omia tärkeitä liikennehankkeita infran kunnossapitoa väylien palvelutasoa siis vaaleilla valitut maakuntapäättäjät tulevat tekemään isoja tärkeitä päätöksiä sen oman elinvoiman myös elinkeinoelämän tarpeista ja ihmisten liikkuvuuden parantamiseksi siellä omissa maakunnissa uudistuksen kolme keskeisintä kohtaa että tienpidon laadun laadun varmistamiseksi ja valvonnan parantamiseksi esitetään kriteereitä palvelutasolle kunnossapidolle ja valvonnalle tienpidon osalta nämä ovat kaikki tervetulleita kun olemme kuulleet erilaisista maakunnan tarpeista ja esimerkiksi nyt kelirikon ollessa erilaisista kunnostustarpeista tienpidon järjestysmalli tuo nelivuotisen sopimuksen valtion ja maakuntien välille siinä sovitaan palvelukriteerit täyttävästä tasosta ja näin ollen

alueiden käyttötavoitteet otetaan erittäin vahvasti maakunnissa käyttöön pitää nojata ja olla yhtä yhtä valtakunnallisen kahdentoista vuoden liikennejärjestelmäsuunnitelman me alamme nyt parlamentaarisessa ryhmässä eduskunnan päässä valmistelemaan sitä mitä tuleva kahdentoista vuoden eduskunnan hyväksymä liikennejärjestelmäsuunnitelma tulee pitämään sen vuoksi on tärkeää että me aloitamme sen työn nyt valtakunnallisesti jotta maakunnat pystyvät tekemään myöskin omat maakunnalliset liikennejärjestelmäsuunnitelmansa valmiiksi arvoisa puhemies alleviivaan itsekin sitä että kun väylien liikenteen perusväylänpidon rahoitus on se neljäsataakymmentä miljoonaa euroa vuositasolla niin tuleeko tämä taso oikeasti kattamaan ja riittämään tulevina vuosina on väistämätöntä että tarvitsemme edelleenkin liikenteen rahoituksen uudistusta jossa mietitään liikenteen verotusta maksuja taksoja miten me perimme liikenteestä rahoitusta mutta me tarvitsemme myöskin valtion budjetin ulkopuolista rahoitusta tähän mukaan ja siksi

tulevista tulovirroista vaikka eu eu tasolta ovat tervetulleita ajatuksia tuleville vuosille

arvoisa herra puhemies ei voisi olla sopivampaa vuodenaikaa käydä keskustelua maantielain muuttamisesta kuin tämä huhtikuu yleensä on tässä vaiheessa joka puolella kun tuolla ympäri suomea liikkuu teiden kunto ja kunnossapito nousevat keskustelunaiheeksi korjausvelka lienee yleisimmin käytettyjä sanoja tässäkin salissa ja korjausvelan tällä hallituskaudella on kiinnitetty erityistä huomiota ja siitä täytyy antaa erityinen kiitosmaininta ministerille ja hänelle johtamalleen ministeriölle nyt on kiinnitetty huomiota siihen todelliseen ongelmaan mikä suomen perusväylänpidossa on ollut että teiden kunto tai yleensä väylien kunto mutta erityisesti nyt tähän vuodenaikaan voisi sanoa että teiden kunto on päästetty liian huonolle huonolle tasolle jokainen joka tuolla liikkuu joutuu sen päivittäin toteamaan sen lisäksi että teiden kuntoon laatuun ja kunnossapidon laatuun kiinnitetään huomiota tällä hallituskaudella on osoitettu myös rahoitusta esimerkillisellä tavalla kunnossapitoon korjaukseen ja myös uudisrakentamiseen mutta tulevaisuudessa pitää tietenkin miettiä tätä rahoituksen kokonaisuutta tällä hetkellä tämä budjettiperusteinen rahoitus millä suomessa on edetty omasta mielestäni on tullut tiensä päähän ja meidän pitää löytää uusia rahoitusratkaisuja valvonta on mielenkiintoinen asia ja yhtenä esimerkkinä siitä miten teiden kuntoa valvottaisiin esimerkiksi valiokunnassa ollaan kuultu että ammattiryhmistä maitoautonkuljettajat voisivat suorittaa teiden kunnon valvontaa sitä kautta hyödyntää digitalisaatiota ja ilmoittaa tienpitäjille ja liikkujille missä on huonokuntoista ja sellaista vauriota tiessä josta saattaisi olla jopa liikenneturvallisuudelle haittaa tähän pitää kiinnittää myös huomiota tuleva parlamentaarinen työryhmä kun aloittaa työnsä täällä kahdentoista vuoden seurantaryhmässä millä pyritään kahdentoista vuoden ohjelmaan mielestäni sen pitää aloittaa ensimmäiseksi runkoverkkoselvityksellä missä määritellään suomen runkoverkko ja ten t verkosto sillä lailla päästään siitä liikkeelle että alueet tulee huomioitua ja kun maakuntien vastuulle tässä teiden kunnossapidossa ja näissä tulevaisuudessa aika suuri osa siirtyy niin tämän runkoverkkoselvityksen pitää olla tehtynä sen jälkeen kun valtion omistamilla teillä säilyy tienpitäjävelvollisuus valtiolla tämän liikennejärjestelmäsuunnitelman pitää sisältää sitten myös rahoitusvaihtoehdot ja suunnitelmat tuleville hallituskausille

arvoisa puhemies haluan ensiksi myös kiittää ministeri berneriä tästä erinomaisesta lakiesityksestä lupasin tällä kertaa poikkeuksellisesti kiittää myös koko hallitusta koska minulla on hallituksen johto käsissäni lainasin nimittäin edustaja pakkaselta laturijohdon tässä kun hallituspuolueitten kollegojen puheenvuorot kestivät niin pitkään kun he kiittivät kanssa niin niin paljon mutta hyvä esitys tämä on liikenneinfra on on tärkeä kilpailukykytekijä ja ja on siksi pidettävä kunnossa ja sitä on kehitettävä teiden kunto on ollut puheenaihe vuodesta toiseen ja on pohdittu mistä asioiden kuntoon saattaminen kiikastaa korjausvelka niin kuin me olemme kuulleet useampaan otteeseen tässä jo on kasvanut vuosi vuodelta yksi suuri ongelma mitä tulee teiden kunnossapitoon on johtunut siitä että hankintakokonaisuuksista on tehty niin isoja että niissä on pienempiin osiin ollut vaikea puuttua joustavuus on mennyt siinä kun on niputettu liian iso urakkavastuu yhteen siksi on tarpeen ottaa käynnistyvissä urakoissa käyttöön uusi kunnossapidon ja urakoitsijan valinnassa tulee korostaa aiempaa enemmän laatutekijöitä urakkamallissa nykyinen kokonaishinta on syytä korvata myös tavoitehinnalla eli urakoitsijalle maksettaisiin toimenpiteiden perusteella ja jos tavoitehinta ylittyy tai alittuu niin haitta tai hyöty jaettaisiin tilaajan ja urakoitsijan kesken

ehdotti pitkäjänteistä kahdentoista vuoden liikennejärjestelmäsuunnitelmaa joka kuroisi kahden pilkku viiden miljardin euron korjausvelan umpeen rahoitusmallin löytäminen on nyt ensisijaisesti hallituksen vastuulla koska pohjatyö mallin löytämiseksi on periaatteessa jo tehty minusta olisi äärimmäisen tärkeää että asia etenisi vielä tällä kaudella nyt kun tämä parlamentaarinen jatkotyöryhmä saa työnsä alkuun kiitos

arvoisa puhemies käsillä on tärkeä teema maantiet ja tienhoidon taso erityisesti ja tien kunto ylipäätänsäkin ovat paljon puhuttaneet suomalaisia tietysti aina mutta erityisesti viime aikoina kun ilmastonmuutoksen vuoksi kelit ovat huonontuneet ympäri maata vaikka vaikeuksia on ollut jo aikaisemminkin tämä tämä keskustelu on vain kasvanut ja nyt siihen ovat osallistuneet tämän talven aikana erityisesti aliurakoitsijat pienyrittäjät jotka yrittävät alueella pitää kaikella yrityksellä ja ja voimavaroilla ja kalustollaan teitä kunnossa mutta on sanottava että nykyjärjestelmä ei ole tukenut tätä työtä ja kaikki ovat kärsineet lopputuloksesta olen iloinen että ministeri berner on tarttunut rivakasti myös tienhoidon ja erityisesti talvitienhoidon ongelmiin nyt jo talven aikana ja tein itsekin kirjallisen kysymyksen aiheesta vuodenvaihteessa juurikin näiden säätilanteiden vuoksi ja meillä oli myös ihan hengenvaarallisia tilanteita teillä myös kasvavassa määrin tämän vuoksi palautetta tuli niin tienkäyttäjiltä kuin urakoitsijoiltakin nykytason järjestämisen ongelmista näitten keskustelujen pohjalta käytiin näitä malleja läpi miten tätä pitäisi parantaa niin riittäviä määrärahojakin tärkeämpänä tärkeämpänä pidettiin tienhoidon uudelleenorganisointia monessakin asiassa tällä hallituskaudella on ollut erityisen tärkeää se että tehdään asioita eri tavalla tehokkaammin paremmin

sunnuntaina tästä viimeksi keskustelimme
arvoisat edustajat ilmoitan että mumbain lakiasäätävän neuvoston puheenjohtaja herra nimbalkar on saapunut delegaationsa delegaationsa kanssa seuraamaan tätä täysistuntoa eduskunnan puolesta toivotan vieraat lämpimästi tervetulleiksi eduskuntaan

arvoisa puhemies näyttää siltä että maamme tiestön suunnittelun ylläpidon ja korjausvelan korpivaellus on päättymässä horjuvalta ja lyhytjänteiseltä tasolta ollaan palaamassa takaisin vanhaan hyvään koeteltuun toimintatapaan esitellyn maantielakiehdotuksen tavoitteena on luoda maahamme pitkäjänteinen kaksitoista vuotinen jatkuva ja kattava liikennesuunnittelujärjestelmä joka varmistaa maakunnallisen suunnittelun jatkuvuuden ja sitä kautta teiden ylläpidon sekä korjaukset maakunnallisten tarpeiden näkökulmasta

teiden kustannuksista liikennevirasto on tienpitäjänä ja vastuuviranomainen ja tieomaisuus näkyy viraston taseessa valtion tieverkkoa ylläpidetään liikenneviraston kohdentamalla erillisrahoituksella laskennallisesti kahdeksalletoista maakunnalle mutta vain yhdeksälle maakunnalle tulisi operatiivinen vastuu teiden hoidosta ja korjauksista maakuntien hoidettavana olevien tienpidon tehtävien rahoitus eritellään maakunnittain tieverkon pituuteen liikennemääriin ja muihin olosuhteisiin perustuen niin että varmistetaan maantieverkoston ja sen kunnon yhtenäisyys sekä lain edellyttämän palvelutason ja kunnossapidon tason toteutuminen kolmessa tasossa

myös se että yhteiskunnan tieverkon kannalta tärkeät yksityistiet otetaan huomioon avustuksia myönnettäessä ja että yksityisteiden liittymät otetaan osaksi valtion ylläpitämää tiealuetta nämä uudistukset parantavat merkittävästi liikenneturvallisuutta mielestäni on äärettömän tärkeää tässä uudessa mallissa myös se että yhteistyö liikenneviraston maakuntien kuntien ja tiekuntien välillä toimii kitkatta kitkaa saa ja pitää olla talvella myös harvaan asutun alueen alempiasteisilla teillä valitettavasti viime talvina sitä ei ole riittävästi ollut päätiestölläkään moni on menettänyt henkensä tai vammautunut liukkailla teillä sattuneissa onnettomuuksissa toivottavasti tulevaisuudessa onnettomuustilastot kaunistuvat arvoisa herra puhemies arvoisa ministeri minä kannatan lämpimästi tätä hyvää lakiesitystä

arvoisa puhemies täytyy oppositiostakin tietysti yhtyä näihin kiitoksiin ministerille siitä että tässä esityksessä on on paljon hyviä elementtejä on tuotu hyvin pohjoismaiden muitakin malleja esille kuten esimerkiksi ruotsin tapa toimia ruotsihan puhuu oikeastaan oikeista tienpitäjävastuista ja siten korostaa sitä tienpitovastuuta valtion kuntien ja yksityisten tienpitäjien välillä ja siitähän tässä on loppujen lopuksi kysymys miten tämä yhteistyö sitten jatkossa toimii miten roolitukset toimivat mutta toki myös siitä miten tätä kokonaisuutta johdetaan olisin oikeastaan kysynyt ministeriltä sitä että nyt kun te olette jo pidemmän aikaa seurannut tätä suomalaista liikennepolitiikkaa niin oletteko te tyytyväinen tähän nykytilanteeseen esimerkiksi teidän ministeriön liikenne ja viestintäministeriön rooliin kaiken kaikkiaan vai pitäisikö tämän koko olla enemmän valtioneuvostotasolla jotta se olisi sitten koko valtioneuvoston yhteinen mielipide jos ja kun muun muassa näitä eurooppalaisia rahoituksia esitetään mistä täällä muun muassa edustaja pakkanen aivan oikein totesi että pitää olla se iso kuva ne isot runkoverkot hahmotettu jotta voidaan sitten mennä brysseliin ja esittää esimerkiksi ten t rahoituksen ja muiden rahoitusmallien saamista suomeen

miten näette jatkossa tällaisen jälkirahoitusmallin kehittämisen siten että jatkossa maakunta tai kunta tai ne yhdessä voisivat tehdä tietyn hankkeen ja sitten saada jälkirahoituksena valtiolta takaisin tämän panostuksensa ja silloinhan kunnalle jäisi vain ja ainoastaan esimerkiksi tämän hankkeen korot maksettaviksi
arvoisat edustajat tämän keskustelun ensimmäiselle osiolle varattu aika alkaa olla lopussa tätä jatketaan muiden asioiden tultua käsitellyksi mutta nyt vielä ennen käsittelyn keskeyttämistä myönnän

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan yksi tunti

mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan viidenteen asiakohtaan

puhemies parvi tässä vaiheessa näemmä äänesti jo tätä lakia kohtaan jaloillaan ja poistui esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi liikesalaisuuslaki laissa säädettäisiin liikesalaisuuksien suojasta ja siviilioikeudellisista oikeussuojakeinoista esityksellä pantaisiin täytäntöön euroopan parlamentin ja neuvoston liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi samalla liikesalaisuuksien suojaa koskeva sääntely sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetusta laista kumottaisiin ja voimassa oleva sääntely siirrettäisiin eräin täsmennyksin liikesalaisuuslakiin

liikesalaisuuksien suojalla pyritään edistämään tutkimustyön ja tuotekehittelyn avulla tapahtuvaa teknistä ja ja taloudellista kehitystä sekä estämään epäsuotavien keinojen käyttöä tietojen hankkimiseksi kuten yritysvakoilua liikesalaisuuksina suojataan hyvin monenlaista taitotietoa ja liiketoimintatietoa joko täydentäen teollis ja tekijänoikeuksia tai niiden vaihtoehtona liikesalaisuudet ovat erityisen tärkeitä liiketoiminnan kilpailukyvyn sekä tutkimus ja kehitystyön ja innovointiin liittyvän suorituskyvyn kannalta varsinkin monelle pienemmälle yritykselle liikesalaisuus on keskeinen tapa varmistaa yrityksen aineettoman omaisuuden suoja patentointi ei ole kaikille aina toimiva menettelytapa esimerkiksi siihen liittyvien kustannusten vuoksi liikesalaisuuslaissa säädettäisiin liikesalaisuuden määritelmästä ja liikesalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta käyttämisestä ja ilmaisemisesta laissa säädettäisiin myös sallituista liikesalaisuuden hankkimistavoista laissa säädettäisiin myös siitä millä edellytyksillä väärinkäytöksistä ja laittomasta toiminnasta voidaan ilmoittaa ja sanavapautta käyttää liikesalaisuuden suojasta huolimatta vastaavasti säädettäisiin edellytyksistä joilla liikesalaisuus voidaan ilmaista työntekijän edustajalle uusi laki sisältäisi siviilioikeudelliset oikeussuojakeinot liikesalaisuuden loukkaustilanteissa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia lakia täsmennettäisiin siten että työntekijä ei saisi työsuhteen kestäessä nimenomaan oikeudettomasti käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan liikesalaisuuksia työsopimuslakiin lisättäisiin myös viittaussäännös liikesalaisuuslakiin koska ehdotettu työsopimuslain liikesalaisuuksia koskeva säännös saisi sisältönsä myös ehdotettavasta liikesalaisuuslaista

liikesalaisuuksien loukkauksia koskevat riita asiat käsiteltäisiin käräjäoikeudessa yksittäisessä asiassa toimivaltainen käräjäoikeus määräytyisi yleisten toimivaltasäännösten perusteella markkinaoikeus olisi käräjäoikeuden ohella toimivaltainen tuomioistuin tutkimaan niitä liikesalaisuuden loukkausta koskevia riita asioita joissa vastaajana on oikeushenkilö tai elinkeinotoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö oikeuspaikkasäännös edellyttää tarkistuksia muun muassa oikeudenkäymiskaareen sekä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettuun lakiin esityksessä ehdotetaan että liikesalaisuuden osalta käytettävä käsitteistö yhdenmukaistettaisiin siten että lainsäädännössä käytettäisiin johdonmukaisesti käsitettä liikesalaisuus tästä syystä esimerkiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista sekä työsopimuslaista käsite liike ja ammattisalaisuus ja rikoslaista käsite yrityssalaisuus muutettaisiin liikesalaisuudeksi käsite muutettaisiin myös useista muista laeista ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan viimeistään yhdeksäntenä päivänä kesäkuuta kaksituhattakahdeksantoista

puhemies hallituksen esityksen

mukainen liikesalaisuutta koskeva lainsäädäntö on tervetullut sillä se selkeyttää toimintamalleja ja yhtenäistää käytäntöjä pohjana on eu direktiivi mikä käytännössä merkitsee sitä että käytännöt ovat yhtenäistymässä koko eun alueella aiempaa kattavampi lakisääteinen suoja vahvistaa yritysten asemaa koskien liikesalaisuuksia ja parantaa siten liiketoiminnan edellytyksiä tähän saakka yritykset ovat joutuneet turvautumaan pääasiassa sopimuksiin liikesalaisuuksien varjelemiseksi työsuhteissa samoin kuin yrityskaupoissa ja niiden valmistelussa piileviltä vaaroilta

uusi laki ei poista sopimusten tarvetta mutta antaa yrityksille suojaa myös tilanteissa joissa salassapitosopimuksia ei ole laadittu näin se parantaa osaltaan yritysten

arvoisa herra puhemies aivan kuten esittelypuheenvuorossa sekä edustaja kivirannan puheenvuorossa kävi ilmi tälle esitykselle on kannatettavia ja hyviä perusteluja ja kaiken kaikkiaan tämä vaikuttaa kyllä tarpeelliselta mutta kiinnitin huomiota siihen että lainvalmistelun yhteydessä on noussut kuitenkin esiin muutamia huolia joita muun muassa arviointineuvosto nosti esiin luonnosvaiheessa

ehkä eniten esiin tullut huoli liittyi työntekijöiden asemaan jota arviointineuvoston näkemyksen mukaan tulisi käsitellä esitysluonnoksessa tarkemmin esimerkiksi väärinkäytösten ilmoittamistapauksissa todettiin että työntekijän asema jää epäselväksi ja tästä kysyisin ministeriltä onko tämä huoli huomioitu tässä lopullisessa esityksessä ja muutettiinko sitä tämän arviointineuvoston näkemyksen ilmaisun jälkeen kiinnitän huomiota myös siihen että tänään on juuri uutisoitu että euroopan komissio haluaa turvata väärinkäytöksistä ilmoittaneiden oikeudet eli aiotaan esittää ihan uutta direktiiviä jolla halutaan suojata yleisen edun kannalta tärkeistä tiedoista

arvoisa puhemies kuten edellä edustaja räsänen totesi tässä on paljon hyviä elementtejä muun muassa se että liikesalaisuuden määritelmää on nyt avattu ja määritelty se kolmellakin tavalla mutta kaiken kaikkiaan tietysti on kysymys siitä kuten ministeri totesikin että meidän pitää suomessa ennen kaikkea olla tietoisia siitä miten me suojaamme liikesalaisuuksia tekijänoikeuksia niitä arvokkaita elementtejä suomessa ja niitä ei sitten päädy mihinkään vääriin käsiin mutta olisin kysynyt oikeastaan samasta aiheesta edustaja räsänenkin viittasi lausuntokierroksellahan on tullut eteen ja ilmi monenlaisia asioita mutta etenkin tämä työntekijän asema ja ehkä se tietoisuus ja osaaminen siinä mitä liikesalaisuus oikeasti tarkoittaa ja ymmärtääkö työntekijä sopimusta tehdessään mihin hän sitoutuu kysynkin teiltä onko teillä työ ja elinkeinoministeriössä ajatusta siitä että tätä koulutusta tiedonsaantia tulisi jotenkin esittää onko teillä olemassa siihen joitain työkaluja

arvoisa herra puhemies maailman taloushistoria tuntee liikesalaisuuksia pitkältä ajalta posliinin valmistus paperin valmistus ja ehkä maailman yleisin liikesalaisuus onko se on coca colan resepti suomalainen elinkeinorakenne on koko ajan menemässä korkean osaamisen alueelle jossa liikesalaisuuksien suhteellinen merkitys korostuu nokian sanoisinko patenttisalkku on hyvä esimerkki yhtiö pysyy merkittävältä osalta sen tuomien tulojen varassa ja suomalainen teollisuus pyrkii jatkossakin tekesin ja muiden kehittämään sellaisia tuotteita joissa kilpailuetu on se kysymys joka täällä on kahden edustajan räsäsen ja skinnarin toimesta tullut esiin ymmärtääkö työntekijä minun mielestäni kyllä ymmärtää ei siinä käytännössä niin suuria ongelmia ole että mikä on salaista ja mikä ei se mikä on yleisesti tunnettu ei ole salaista se joka yrityksen kilpailutekijänä ei ole yleisesti tunnettu on salaista tätä on ehkä vaikea havaita sellaisen ihmisen joka ei ole kyseisessä yrityksessä työssä minun mielestäni tämä on tervetullut laki ja se että se saadaan näin nopeasti voimaan on erinomainen

herra puhemies ministeri lintilälle kiitos havainnollisesta kysymyksen avaamisesta tässä liikesalaisuusasiassa tietysti nimensä mukaisesti keskeisen tärkeätä on salaisuus ja nykymaailmassa nykymenetelmin ja nykytiedonsaannin helpottuessa salaisuuden säilyttäminen on on kovin vaikeata ja joskus osoittautuu niin että tämä lipsahtaa liian aikaisin yleiseen tietouteen joku hyväkin keksintö edustaja lehden mainitsema nokia on hyvä tyyppiesimerkki siitä miten nokia ainakin toisella jalalla pysyy hyvin pystyssä patenteilla saatavilla tuloilla siksi kun tuollainen vaatimaton työyhteisö yksinäinen kehittelijä tai niin edelleen juuri patentin hankkiminen nopeasti salaisuuden säilyttämiseksi on on hyvin tärkeätä ja näin ollen kun patentin haku pelästyttää kustannuksillaan montaa ihmistä sitä hakijaa erityisesti patentin hakuun liittyvien monien kustannusten kohtuullistaminen olisi kyllä välttämätöntä nokia saattoi suuren kassansa turvin ja prosessin kestäessä niitä automaattisesti hakea lukuisan määrän mikä on ollut suuri onni mutta pienyrittäjälle tai pienyhteisölle tämä saattaa olla liian rankka kustannus
arvoisa puhemies tietysti ensiksi pitää todeta että kyllähän liikesalaisuuksia tarvitaan ja patenttisuoja pitää olla keksinnöille se on selvä asia mutta se myös pitää todeta että liikesalaisuuksia voidaan myös käyttää väärin eli käytetään yhteiskunnan pakkovaltaa yksityisten yritysten intressien suojaamiseen ilman ilman että sille on välttämättä olemassa kunnon perusteita tätähän tapahtuu julkisella puolellakin sanotaan niin että leimataan papereita salaiseksi vähän varmuuden vuoksi edes yksilöimättä mitä leimataan salaiseksi ja millä perusteella yksityisille yrityksille annetaan liikaa päätösvaltaa siinä mitä julistetaan salaiseksi niin siinä on riski että julistetaan salaiseksi kaikki sellainen mitä ei haluta julkisuuteen eli ihmisten suita pistetään kiinni jopa työelämän epäkohdista ja muista sellaisista seikoista jotka eivät suinkaan kuulu liikesalaisuuden piiriin mutta niistä voi kirjoittaa amerikkalaiseen malliin sellaisen nda sopimuksen jonka työntekijä sitten allekirjoittaa tai vaihtaa työpaikkaa siinä ovat ne vaihtoehdot tällaisen estämiseksi täytyy pitää tässä harkinta mukana että onko olemassa yhteiskunnallisesti lainsäädännöllisesti katsoen sellainen oikeushyvä jonka suojeleminen on on riittävä peruste tämän salaisuuden säätämiselle tämä ei voi mennä niin että yksityiset yritykset sanelevat meille mitkä ovat salaista asiaa ja mitkä eivät
arvoisa herra puhemies on varmasti niin kuin edustaja lehti totesi että työntekijä yleensä tietää mikä on salaista ja mikä ei ja korostan edelleen sitä että mielestäni tämä esitys on hyvä ja kannatettava mutta

perusteluissa kyllä todetaan niin että että arvioitaessa työntekijän asemaa otetaan huomioon onko yrityksellä käytössä tämmöinen väärinkäytösten ilmoituskanava jos tällainen on olemassa niin sitä toki tulee käyttää mutta sitten täällä todetaan se että tämä sisäinen ilmoittaminen ei kuitenkaan ole paras ratkaisu silloin jos ilmoitus koskee omaa esimiestä tai yrityksen johtoon kuuluvia henkilöitä ja kyllähän nämä edellä mainitut tilanteet yleensä juuri koskevat niitä yrityksen johtoon

väärinkäytösten ilmoituskanava ei silloin ole se käypä ratkaisu ja nyt haluaisin vielä kuulla kun tälle uudelle direktiiville näyttää olevan tarvetta niin miten tämä suhteutuu tähän tähän nyt esiteltyyn lakiin ja mikä on tällä hetkellä jos tämä laki tulee voimaan työntekijän oikeusturva tämäntyyppisissä tilanteissa

nyt tässä keskustelussa menevät kaksi asiaa sekaisin yrityssalaisuus on esimerkiksi asiakasluettelo raaka aineiden hinnat sopimukset jälleenmyyntiorganisaation kanssa piirustukset tai vastaavat epäsopiva käyttäytyminen rikollinen toiminta on toinen asia näissä yrityssalaisuuksissa ei sinänsä ole mitään sellaista joka olisi millään lailla rikollisen toiminnan kanssa tekemisissä ne ovat usein yrityksen kykyyn menestyä markkinoilla ja immateriaalisiin oikeuksiin liittyviä tietoja ja taitoja joita yritys itse on hankkinut patentti liittyy tietyllä tavalla näihin immateriaalisiin asioihin mutta luulen että patentteja tehdään yrityssalaisuuksiin nähden ehkä yksi sataatuhatta yrityssalaisuutta kohden koska patentti tekee jo sitten tietyllä tavalla sen asian julkiseksi eikä ole mitenkään pienelle yritykselle käytännössä järkevä tapa monet yritykset vaikka voisivat patentoida eivät patentoi koska olettavat että heidän tuotekehityksensä menee sen verran nopeasti eteenpäin että patentilla ei olisi vastaavaa arvoa nämä yrityksen sanoisinko väärinkäytökset henkilökuntaa tai asiakkaita tai viranomaisia kohtaan

edustaja lehden puheenvuorossa viimeisessä lauseessa tuli esiin sana mielestäni ei se minunkaan mielestäni kuulu yrityssalaisuuden piiriin mutta nyt herääkin kysymys mitä lain mukaan kuuluu yrityssalaisuuden piiriin kuka pystyy määrittelemään mitä kuuluu yrityssalaisuuden piiriin mitä me lain varjolla pidämme salaisena asiana kuka sen saa määritellä nyt jos yritys sen saa määritellä niin yrityshän määrittelee sinne sellaiset asiat minkä määrittäminen sinne kuuluu heidän intressiinsä

kiitoksia arvon puhemies hyviä kommentteja kaikkinensa edustaja kiviranta oli oikeassa että kyllä tämän päätarkoitus on selkeyttää siellä on tämä direktiivipohja johon tämä kaikki perustuu edustaja räsänen puhui arviointineuvoston huolesta siitä mitä on tapahtunut esimerkiksi työntekijän

tässä lopullisessa versiossa arviointineuvoston on otettu nämä huolet huomioon ja on muutettu alkuperäistä esitystä sen osalta edustaja skinnari kysyi onko onko toimia joilla tätä kyseistä tietoa levitetään kyllä tässä tiedon levittämisen vastuu on tietysti työnantajilla ja osaltaan sitten ammattijärjestöillä jotka omalle jäsenistölleen voivat tietoa levittää edustaja mäkelälle siis laissahan tulee olemaan verrattaen tarkka määritelmä

edustaja räsänen jo aikaisemmin kysyi siitä miten tämä uusi direktiivi pilliinpuhaltajien osalta tulee sitä ei ole täysin vielä analysoitu tiedetään mitä se on siellä on paljon tekijöitä jotka ovat oikeusministeriön kontolla eli niitä ei voi suoraan sanoa mutta totta kai siinä on katsottu se että eivät nyt ristiriitaisesti mene nämä näin voi varmaan sanoa ykkönen ja kakkonen jotka sitten tulevat eli kyllä se suojaus tulee niin kuin se ilmoituksen suoja tulee olemaan laajempi ja ja se tullaan varmaan käymään sitten sen kakkosen osalta myöhemmin läpi

oma käsitykseni on että tämä selkeästi parantaa työntekijöitten asemaa selkeyttää tätä kokonaistilannetta toisaalta myös yrittäjille antaa paremman selkänojan mutta jos valiokuntakäsittelyn aikana tässä selkeitä ongelmakohtia tulee niin ollaan tietysti valmiit niihin sitten puuttumaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan neljäkymmentäviisi minuuttia maksimissaan mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan kuudenteen

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan siis muutettavaksi valtion virkamieslakia kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä poliisin hallinnosta annettua lakia lausunnonantajat ovat pitäneet virkamieslakiin esitettyjä muutoksia lähtökohtaisesti kannatettavina nostan tässä nyt esille muutamia näkökohtia tähän lainsäädäntöön valtion virkamieslakia on lähihistoriassa muutettu useilla erillisillä lakimuutoksilla jotka vaikuttavat virkamiesten oikeudelliseen asemaan tällaisia ovat esimerkiksi kaksoiskansalaisuutta koskeva sääntely esitys muutoksenhakuoikeudesta virkaa ja koskevaan nimittämispäätökseen sekä tämä nyt käsittelyssä oleva virkamiehen asemaan muutoksia tuova esitys on huomattava että kun laki ja asetustason muutoksia tehdään toisistaan erillisinä voi virkoihin ja virkamiesten oikeudelliseen asemaan liittyvän kokonaissääntelyn hahmottaminen muodostua hankalaksi poliisin hallinnosta annetun lain säännökseen poliisin eroamisiästä lisättäisiin tämän esityksen myötä mahdollisuus jatkaa poliisin virkasuhdetta eroamisiän täyttymisen jälkeen enintään kahdella vuodella poliisimiehen suostumuksella poliisimiehen eroamisiäksihän on säädetty kuusikymmentäkahdeksan vuotta poliisin hallinnosta annetussa laissa lisäksi tietyille poliisimiesryhmille on säädetty erityiset kuudenkymmenenkolmen vuoden eroamisiät viimeksi mainittujen ryhmien osalta siirtymäsäännöksessä todetaan jo nykyisin että poliisimies ei ole velvollinen eroamaan tuossa säädetyssä eroamisiässä poliisimiehillä tulee olla mahdollisuus todellakin jatkaa niin halutessaan virkasuhdetta eroamisiän täyttymisen jälkeen kuten muilla valtion virkamiehillä tämä on perusteltua virkamiesten yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja siihenhän koko tämä lakiesitys filosofialtaan perustuukin tämän esityksen myötä lain säännöstä virkasiirroista muutettaisiin keventämällä virkasiirtoihin liittyvää menettelyä eli hallinnonalalta toiselle tehtävästä virkasiirrosta päättäisi valtiovarainministeriön sijasta se ministeriö jonka hallinnonalalta virka siirretään toiselle tätäkin muutosta pidän kannatettavana koska virkasiirto edellyttäisi jatkossakin sekä luovuttavan että vastaanottavan hallinnonalan ministeriön ja luovuttavan ja vastaanottavan viraston yhteisymmärrystä ja virkamiehen suostumusta olisi byrokraattista edellyttää edellyttää lisäksi valtiovarainministeriön päätöstä esimerkiksi valtion esimerkiksi valtion pääsopijajärjestöt ovat yhteisessä lausunnossaan ilmaisseet tukensa tälle prosessille puhemies vielä ihan lopuksi totean että pidän myös kannatettavana kolmanteenkymmenenteenviidenteen pykälään ehdotettua muutosta jolla mahdollistettaisiin virkamiehen suostumuksella virkasuhteen jatkaminen kahdella vuodella eroamisiän täyttymisen jälkeen tällä muutoksella mahdollistetaan se että virkamiehen kokemusta ja asiantuntemusta voidaan käyttää vielä hänen saavutettuaan eroamisiän näin hänen halutessaan tämähän on tietenkin myönteinen asia kun toivotaan toivotaan että työuria voitaisiin pidentää ja ihmisten työelämässä saavutettua osaamista ja kapasiteettia myös käyttää yhteiseksi hyväksi pidempään säännöksen käyttö käytännössä edellyttäisi kyseessä olevan viraston tosiasiallista tarvetta virkamiehen ammattitaidolle ja ennen kaikkea tietenkin hänen omaa halukkuuttaan työskennellä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan neljäkymmentäviisi minuuttia mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan seitsemänteen asiakohtaan ministeri saarikko poissa edustaja päivi räsänen

arvoisa puhemies harmi tietenkin että ministeri ei nyt ennättänyt paikalle mutta on toki suuri kunnia saada tätä lakiesitystä olla esittelemässä tämän nyt käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tavoitteena on siis lisätä elävältä henkilöltä tapahtuvia uusiutumattoman elimen tai uusiutumattoman kudoksen luovutuksia käytännössä juuri munuaisen luovutuksia mahdollistamalla se että luovuttajina voivat olla muutkin henkilöt kuin voimassa olevassa laissa tarkoitetut vastaanottajan lähiomaiset ja muut läheiset pidän tätä tavoitetta erittäin tärkeänä ja tätä lakiesitystä erittäin kannatettavana tätä muutosta todellakin tarvitaan haluan nyt tässä nostaa esiin sen että tämän esityksen pohjana on kristillisdemokraattien kansanedustaja sari tanuksen vuonna kaksituhattakuusitoista

menettelyä jolla jolla näitä elimiä voidaan sitten saada luovutukseen voitiin keventää elinsiirtoja tehdään suomessa tarpeeseen nähden liian vähän ja elinsiirtoon sopivista elimistä on jatkuva pula meillä jatkuvasti kuolee henkilöitä sen vuoksi että he eivät ajoissa saa siirrettävää elintä suomen nykyinen lainsäädäntö estää tällä hetkellä luovuttamasta munuaista sellaiselle sitä tarvitsevalle henkilölle joka ei ole luovuttajan lähiomainen tai asu samassa osoitteessa

lähiomaisia tämän voimassa olevan lain mukaan ovat aviopuoliso lapsi vanhemmat ja sisarukset läheisiä ovat puolestaan avopuoliso tai muu luovuttajan kanssa samassa osoitteessa samassa taloudessa asuva henkilö tämä suppea tulkinta on rajannut ulkopuolelle esimerkiksi tädit sedät serkut ja ystävät on sinänsä aika erikoista että yhteinen kotitalous yhteinen osoite on suomessa määrittävänä tekijänä vielä tällä hetkellä elinsiirroissa onkin välttämätöntä saada suomen kudoslaki pohjoismaiselle ja yleiseurooppalaiselle linjalle pohjoismaiden ja useiden muiden länsimaiden lainsäädäntö mahdollistaa sen että uusiutumattoman elimen tai kudoksen luovuttajana voi toimia vastaanottajan ystävä tai muu terve vapaaehtoinen todellakin tämän esityksen mukaan joka nyt on käsiteltävänä täysi ikäinen henkilö joka kykenee päättämään hoidostaan voisi luovuttaa elimen sukulaisensa tai muun läheisensä sairauden tai vamman hoitoa varten jos sukulainen tai muu läheinen ei sovellu luovuttajaksi niin siinä tapauksessa elimen tai kudoksen voisi luovuttaa myös muu siihen sopiva täysi ikäinen henkilö joka kykenee päättämään hoidostaan on todellakin perusteltua että lakiin otetaan myös luovuttajalle tehtäviä tutkimuksia ja selvityksiä koskevat säännökset joissa edellytetään vapaaehtoisuuteen ja mahdolliseen taloudelliseen etuun liittyvien tutkimusten ja selvitysten riippumattomuutta irrottamistoimenpiteestä päätettäessä arvoisa puhemies elinsiirto on vakiintunut hoitomuoto henkeä uhkaavassa elimen vajaatoiminnassa kansainvälisellä mittapuulla elinsiirtojen tulokset suomessa ovat erittäin suomessa tehdään vuosittain kaksisataa viiva kaksisataaviisikymmentä munuaissiirtoa viime vuonna niitä tehtiin kaksisataaneljäkymmentä uutta munuaista odottaa suomessa kuitenkin tällä hetkellä neljäsataaviisikymmentä ihmistä sopivan munuaisen löytäminen kuolleelta luovuttajalta kestää keskimäärin puolitoista vuotta ja moni joutuu odottamaan pidempään meillä noin yhdeksässäkymmenessä prosentissa munuaissiirroista siirre on saatu aivokuolleelta luovuttajalta kun maailmanlaajuisesti keskimäärin neljäkymmentä prosenttia munuaissiirroista tehdään eläviltä luovuttajilta sopivien luovuttajien puute rajoittaa siirtojen lukumäärää tämän vuoksi joka vuosi useita potilaita kuolee munuaisten vajaatoiminnan komplikaatioihin tuota siirtoa munuaisen luovutus on turvallinen toimenpide huolellisesti tutkitulle luovuttajalle ihminen pärjää hyvin myös yhdellä munuaisella jäljelle jäänyt munuainen pystyy parantamaan toimintaansa niin että se vastaa normaalia kahden munuaisen toimintaa

totean vielä että munuaissiirto on myös kustannustehokas hoitomuoto sillä se säästää yhteiskunnan varoja satojatuhansia euroja dialyysihoitoon verrattuna dialyysihoito maksaa kunnalle noin kuusikymmentätuhatta euroa vuodessa potilasta kohti mutta suomalaistutkimusten mukaan toimiva munuaissiirre säästää jo vuoden kuluttua leikkauksesta yhteiskunnan varoja noin neljäkymmentätuhatta euroa vuodessa verrattuna

arvoisa puhemies olen todella iloinen että tämä on tähän vaiheeseen edennyt että on hallituksen esitys asiasta jota jota niin monet ovat odottaneet erityisesti ne jotka siellä jonossa odottavat siirrännäistä eli ihan niin kuin tuossa edellinen edustaja kuvasi tätä asiaa tällä keinoin saadaan merkittävästi nopeutettua nyt näitten jonojen etenemistä siellä on tilanteita että olisi läheisellä ihmisellä mutta ei kuitenkaan lain nykyisen määrityksen mukaisesti läheisellä mahdollisuus luovuttaa elintä ja saataisiin siten eteenpäin hoitojonoja erityisesti olen iloinen nuorten ihmisten kohdalta että tämä asia on meillä täällä etenemässä

arvoisa puhemies haluan vielä mainita että on merkille pantavaa että kaikki lausunnonantajat kannattivat tätä elinsiirtojen lisäämistavoitetta ja myös tämä kudoslain muotoilu sai hyvin vahvan kannatuksen esimerkiksi suomen lääkäriliitto on lausunnossaan pitänyt elinluovutusten lisäämistä tärkeänä sillä elinsiirtojonot ovat edelleen pitkät ja lääkäriliitto on huomauttanut että elinluovutusten lisäämisen ensisijaisena keinona tulisi jatkossakin olla sairaaloiden toiminnan tehostaminen siten että mahdollisimman suuri osa aivokuolleiden luovuttajien elimistä saataisiin elinsiirtokäyttöön koska se on edelleenkin se tärkein tärkein luovutustapa jatkossakin vaikka tämä laki

voimaan näen itse tärkeänä myös sen että koko terveydenhuollon palvelujen kentässä lisätään elinsiirtoja koskevaa tietoa ja koulutusta ja samoin myös kansalaisille tietoa tästä tärkeästä tärkeästä mahdollisuudesta toivon että tämä ihmishenkiä säästävä lakimuutos saadaan mahdollisimman pian voimaan koska meillä todellakin ne neljäsataaviisikymmentä henkilöä tälläkin hetkellä odottavat tätä mahdollisuutta munuaissiirtoon

rouva puhemies tämän asiakohdan havainnollisti tänä aamuna puhelinsoitto honkajokiselta suursikalan omistajalta joka teki tuhannen sian uudisrakennusta siellä oli parhaillaan anturoiden valu tieviranomainen toikin kyseiselle tielle painorajoituksen ja betoniauto ei päässytkään perille hän otti yhteyttä tieviranomaisiin ja olisi halunnut muutaman kuorman sepeliä siihen rikkonaiseen kohtaan mutta siihen ei ollut määrärahoja tämä siis kuvaa sitä miten tärkeällä asialla tässä asiassa ollaan kiitos ministeri bernerin ja koko hallituksen erityisesti bernerin aktiivisuuden ja ja pe räänantamattomuuden meillä oli vajaat miljoona

ja ne ovat nyt loppu niitä pitäisi budjetissa voida jotenkin käsitellä positiivisesti se olisi välttämätöntä ministeri bernerin työ on ollut hyvin ainutlaatuista liikenneasioissa yleensä ottaen ja tämäkin erittäin paksu nivaska kuvaa sitä aktiviteettia mitä tieasioissa nyt on esillä ja maakunnallisuutta maakunnan liikennekysymysten parempi tietoon saattaminen liikennevirastolle ja tänne pääkaupunkiin joten kohdennus välttämättömiin tieparannuksiin ja tiehankkeisiin on mahdollista suhtaudun myös myönteisesti näihin hankekohtaisiin rahoitusmalleihin ne ovat varmasti välttämättömiä tulevaisuudessa koska tämä kuilu on niin ammottavan suuri valtiojohtoisessa tienpidossa että se on melko mahdoton kuroa umpeen vaikkakin nyt on erittäin hyvää työtä tämä hallitus tehnyt ja siitä hallitukselle ja erityisesti ministeri bernerille erittäin erittäin paljon kiitoksia tämä liikennejärjestelmäsuunnitelma on erinomaisen hyvin ajateltu ja sen

voimassa olevien suurhankkeiden että juuri korjaushankkeiden rahoituspulmat tuovat hyvin esille

vaikka ministeri ei ole paikalla on hyvä kiittää siitä että hän on ottanut tuon työryhmän ja tämän infrahankkeen oikein työn alle ja pyrkii pitkäjänteiseen ratkaisuun kuinka meidän tiestö pysyy kunnossa ja saadaan tämä korjausvelka kasattua oikeastaan kaipaan vielä semmoista tavoitetta siihen kuinka pystyttäisiin vähentämään myös teiltä raskasta liikennettä sisävesien puolelle tämä meidän paine korjausvelan kasvussa hidastuisi sitä kautta nyt tässä lakiesityksessä maakunnille siirtyvät tienpidon tehtävät se on oikeastaan hyvä asia sillä tavalla että nyt alueelliset päättäjät joutuvat itse mittaamaan sitä mitenkä asioita hoidetaan tosin tähänkin asti maakuntahallinto on on aina esittänyt toivelistan valtiolle että miten infran korjauksessa edetään ne ovat maakunnallisia alueellisia esityksiä kansanedustajat täällä kilpaa koettavat saada liikenneministeriä suostumaan omiin hankkeisiinsa tällä hetkellä meillä menee elinkeinoelämässä etenkin metsäteollisuudessa erittäin hyvin se näkyy siinä että alempi tieverkosto on kovalla rasituksella isoja kuormia viedään ja se on kova työmäärä mitä siihen tarvitaan näin ollen sen peruskunnossapidossa kun täällä edustaja hoskonen aikaisemmin puhui tiekarhusta se on hyvä työkalu näitten hiekkateiden kunnostamiseen muodon pitämiseen siinä että se ei sinänsä lisää kantavuutta se vähentää vesimäärää mikä sen jälkeen parantaa kantavuutta se on parempi asia ja menee eteenpäin tämmöisiä panostuksia tähän pitäisi huomioida lisää näiden maakuntien sisäisessä työpanoksessa mutta se mistä tämä meidän korjausvelan määrä johtuu että meillä on näin kauhea korjausvelka infran puolella

valtakunnassa on yksinkertaisesti

silloin kun rahat ovat tiukilla normaaleista sosiaalipalveluista koulutuksista näistä on vaikea leikata mutta infra ei huuda tie ei huuda takaisin siellä että minäkin tarvitsen rahaa täällä se raha jää vain antamatta ja silloin se on meillä kaikilla niin edustajilla kuin kunnissa valtuutetuilla peiliin katsomisen paikka mitenkä on laskettu tämä homma pääsemään näin heikkoon kuntoon onneksi nyt ministeri on ottanut tämän työryhmän ja työn tehtäväkseen ja odotan todella mielenkiinnolla sitä että siinä päästään pitkäjänteiseen työhön ja hyvään tulokseen
arvoisa

puhemies on hyvä jatkaa tätä keskustelua edustaja kasvin puheenvuoron johdosta haluaisin kommentoida totta kai digitalisaatio on tärkeätä iso mahdollisuus liikenneketjujen ja liikenneinfran kehittämiseen minusta silti voidaan ja on kunniakasta puhua siltarumpupolitiikasta ja ja

alemman tason tiestön kehittämisestä se on tavallaan ihmiselle perusoikeus niin kuin edustaja juhantalo ihmisillä on oikeus elinkeinon harjoittamiseen myöskin oikeus kulkea työhön omasta omasta kodistaan tällä hetkellä niin kuin edustaja semi totesi

puun kysyntä kasvaa meillä koko ajan sellun hinta nousee kuin raketti kaakkoon nyt kun venäjältä ei enää tuoda puuta ja yhdysvaltain ja kanadan tilanne on se täytyy välttämättä hyvinvointimme on sen varassa sen takia ja kun moni muu elinkeino kun kun talous kasvaa myöskin seuduilla ja seutukaupungeissa missä meidän vientiteollisuutemme paljolti on ei täällä helsingissä tässä kantakaupungissa ole mitään vientiteollisuutta yksi venäläisten telakka on mutta ei siellä ole tilauksia ja sekin on myynnissä jos minä vähän kärjistän eli tulen siihen että kyllä myöskin alemman tason tiestö on kansantalouden kannalta tärkeä se on ihmisten oikeuksien kannalta tärkeä siinä mielessä kuten edustaja juhantalo sanoi me tarvitsemme myös tänä keväänä siihen lisää rahaa koska niin kuin kerroin tämä säiden muuttuminen jatkuva sataminen syö tien kuntoa rotan lailla ja ei päästä kulkemaan kohtuullisin kohtuullisin ponnistuksin tässä mielessä tämä keskustelu

arvoisa puhemies tämän maantielain yhteydessä tietysti on hyvä myös keskustella tulevaisuuden tieasioista mutta tärkeintä kuitenkin on muistaa pysyminen tässä päivässä ja muistaa se että olemassa olevista teistä täytyy pitää huolta tieverkkomme on huonossa kunnossa ja huononee jatkuvasti koko ajan ei niitä teitä sinne kukaan huvikseen ole rakentanut kyllä ne tarvitaan aivan teollisuuden työnteon ja ylipäänsä elämän tarpeisiin kun ihmiset asuvat muuallakin kuin täällä pääkaupunkiseudulla se että joku tie on olemassa ylipäänsä tai edes pinnallisesti kunnossa ei tarkoita että se tie olisi käyttöönsä

siihen nähden mitä liikennettä sitä pitkin kulkee riittävän tasoinen ja hyväkuntoinen esimerkiksi omalla kotiseudullani kaakkois suomessa joka on juurikin metsäteollisuuden ydinaluetta on valtaväyliin panostettu siitä kiitokset kiitokset eduskunnalle että ne rahat ovat sinne löytyneet valtaväylien rakentamiseen mutta sitten vastaavasti taas poikittaistiet jotka ovat hyvin tärkeitä metsäteollisuuden kuljetusten kannalta ovat edelleen perusparantamatta teissä on rakenteellisia kallistuksia ja mutkia ja ei ole ohituskaistoja sun muuta vastaavaa ja niiden korjaaminen olisi kokonaisuudessaan kymmenien jopa satojen miljoonien hanke mihin ei kuitenkaan järjellisesti nähtävässä lähitulevaisuudessa ole resursseja nyt kun painitaan tällaisten asioiden kanssa tuntuu hyvin oudolta kaavailla uusia miljardien väylähankkeita tai jopa kymmenien miljardien tunnelihankkeita asiat täytyisi laittaa tärkeysjärjestykseen muistetaan kuitenkin se että henkilöautoilustakin otetaan kahdeksan miljardia veroja mutta vain kaksi miljardia palautetaan takaisin tienpitoon

arvoisa puhemies kun me tuolta haja haja asutusalueilta tulevat edustajat mielellämme puhumme korjausvelasta ja näiden pieniarvoisten vähempiarvoisten alempiarvoisten teiden kunnossapidosta niin samalla me täällä kuitenkaan emme halua mitenkään halveksia meidän päätieverkostoa tässäkin keskustelussa on ilmennyt että esimerkiksi minä olen valtatie kahdeksan kannalta hyvin tärkeässä asemassa edustaja alatalo korosti valtatie kolmosta edustaja ala nissilä tässä välillä menevää valtatietä emme halveksi mutta elinkeinojaoston puheenjohtajana kyllä minun täytyy aivan samalla tavalla elinkeinoelämän välttämättömyys tämä alempiarvoinen tiestö on noussut arvossaan joka vuosi ja nyt kiihtyvällä tavalla jos ajattelemme tämän hetken suomen vientiä se korostaa puun jalostamisen merkitystä puutuotteiden maailmanmenekkiä juuri tällä hetkellä puunvälitys on kiivaimmillaan kaikki metsäyhtiöt pistävät myyntimiehensä maakuntiin tehokkaasti tehokkaasti tehokkaasti toimikaa tarvitsemme puuta tarvitsemme puuta ja niin kuin tiedämme meillä on erittäin suuria sellu ynnä muita hankkeita tällä hetkellä vireillä tämä välttämättömyys koko suomen kansalle ja suomalaisille on niin tärkeä sen vuoksi tätä alempiarvoisen tiestön välttämättömyyttä ei ei ikinä voi liikaa korostaa se on meille kaikille yhteinen myös niille etelästä mökeilleen ja lomille meneville ihmisille jotka käytännössä huomaavat minkälaisessa kunnossa tiet ovat näillä määrärahoilla sen vuoksi

on löydettävä jotain reaalisesti enemmän ettei tämä nyt oleva hieno kehitys

puheenvuoroon liittyen haluan nostaa tässä keskustelussa tiestön kunnosta tienpidosta ja maantielain muuttamisesta erään seikan esille joka on erittäin potentiaalinen uudella tavalla tekemisen keino tarvitsemme keinoja mahdollisuuksia saavuttaa paitsi kustannussäästöjä myös huomattavia kiertotalouteen ja uusiutumattomien materiaalien uudelleenkäyttöön liittyviä etuja aivan kuten edustaja juhantalo otti esille suomalainen metsäteollisuus on vahvaa mutta se tuottaa sivutuotteenaan ja toki myös globaalisti sellaisia suhteellisen pieniä määriä erittäin arvokkaita kemianteollisuuden aineita ja raaka aineita kuten vaikkapa mäntyöljy suomessa toimii ainakin kaksi kemianteollisuuden jalostamoa joista ainakin toisessa on kehitetty eräänlainen teiden päällystämiseen käytettävän bitumin balsamointiaine joka tekee bitumin uudelleen joustavaksi ja mahdollistaa siis asfaltin uusiokäytön ja suorastaan kierrätysteiden rakentamisen tällainen menetelmä teiden päällystämiseen on käytössä jo muun muassa hollannissa ja sen on tutkitusti todistettu olevan yhtä toimiva kuin neitseellisen bitumin käytön on todettu testeissä olevan muun muassa tien päällysteen kestävyyden suhteen arvoisa rouva puhemies nyt meidän kannattaa lainsäädännöllä ja julkisien hankintojen sekä tukipolitiikan yhteydessä varmistaa se että tämäntyyppiset innovaatiot jotka ovat hallituksen kiertotalousajattelun kanssa täysin linjassa etenevät suomalaiseen tienpitoon ja maanteiden pintaan

haittaa ole siitäkään että asfaltin kierrätykseen käytettynä mäntyöljyn jatkojalostuksessa syntyy kaksikymmentäviisi prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin jos samasta mäntyöljymäärästä valmistettaisiin kertakäyttöhyödykkeenä biopolttoainetta

bittiä ja bitumia tässä keskustelussa paljon on ja se on tärkeätä kun maakunnille nyt tässä tulee lisää valtaa yksi tärkeä ympäristönäkökulmasta tärkeä asia lähijunaliikenne nyt hallitus on vapauttamassa kilpailulle raideliikennettä raiteet säilyvät valtion omistuksessa mutta

uudestaan lähijunaliikenne ruotsissa joukko varsinais suomen liitosta viime viikolla siellä kävikin tukholman ympäristön alueella ja maakunnissa lähijunaliikenne toimii hyvin junat pysähtyvät ihan pienilläkin paikkakunnilla ruotsalaiset lähtevät siitä että paikkakunta voi olla pieni mutta elinvoima alkaa kasvaa ja paikkakunnat alkavat kasvaa toki on osin tuettua liikennettä ruotsissakin mutta minä näen siinä maakunnille uuden mahdollisuuden myöskin alueelliseen kehitykseen tuoda sinne seuduille seutukaupunkeihin elinvoimaa kun kun lähijunaliikenne alkaa alkaa toimia itse näen että varsinais suomessa turun ja salon välillä turun ja uudenkaupungin välillä turun ja loimaan välillä juuri olisi mahdollista tämä toteuttaa jos löytyy toimivat liiketoimintakonseptit niin kuin on täysin mahdollista
arvoisa puhemies täällä on otettu tärkeitä asioita esille ja totta kai täytyy muistaa se että kun puhutaan maantielaista niin maakunnallinen päätöksenteko ja lähidemokratia tulevat myöskin väyliin edustaja ala nissilä otti hyvin esille raideliikenteen se on jäänyt kyllä liian vähälle huomiolle millä tavalla pystytään maakunnan sisällä myöskin raideliikenteellä lähiliikennettä edesauttamaan ja lisäämään itse tulen pirkanmaalta ja ja voin sanoa sen että jo pelkästään pori tampere junayhteyden lisääminen tarkoittaa meille pirkanmaan sisällä hyvinkin paljon työpaikkaliikenteen edesauttamista sastamala tampere näkyy päivittäisessä arjessa ja tätä meidän pitää edistää mutta totta kai nyt kun puhutaan maantielaista myöskin kantaväylien

valtatie kolmen kolmen peruskorjaamisen on on oltava kyllä listalla ja sitä on vietävä eteenpäin ja myös kun ajatellaan sitä millä tavalla nämä määrärahat jatkossa tullaan tullaan keräämään tässä meillä on tulevaisuudessa se tilanne että entistä enemmän meidän pitää pystyä priorisoimaan sitä millä tavalla nyt sitten myöskin näitä yli maakunnan meneviä hankkeita pystytään toteuttamaan nämä ovat elintärkeitä elinkeinosta puhutaan liikkuvuudesta puhutaan

vaikka tämän hallituksen aikana on väylien korjausurakkaan osoitettu paljon varoja niin haasteita riittää edelleen kuten täälläkin on keskustelussa todettu on käytetty hyviä puheenvuoroja väylistä väylien kunnosta ja kunnossapidosta selvää onkin kuten edustaja juhantalo täällä aikaisemmin totesi ettei väyliä pidä asettaa vastakkain ei rahoituksessa eikä muutenkaan on selvää että suuria uudishankkeita kuten kuten suuria väylähankkeita tai esimerkiksi tunnin junaa on hyvä viedä eteenpäin kansallisesti merkittävinä hankkeina mutta aivan yhtä lailla meidän on huolehdittava että ihmiset ja teollisuutemme tuotteet pääsevät kulkemaan sujuvasti markkinoille aivan yhtä lailla ihmisten asukkaiden työntekijöiden yrittäjien pitää pystyä liikkumaan sujuvasti myös syrjäisemmillä ja pienemmillä väylillä väylillä joiden varrelta tulee suuri osa teollisuutemme raaka aineesta suuri osa työvoimasta ja osaamisesta eli pääväyliä on kehitettävä mutta aivan yhtä lailla koko väylien hiussuonistosta

arvoisa rouva puhemies tässä kiinnitin huomiota tähän maakunnan mahdollisuuteen järjestää junaliikennettä jos meillä on tällä hetkellä tiedossa että nämä maakunnat lähtevät satojen miljoonien takapainotteiselta budjetilta ja että nämä ennusteet mitkä tällä hetkellä tähän yleiskatteiseen miinuksella niin minä vain haluan nähdä sen maakunnan päättäjän joka päättää sitten ruveta lisäämään junaliikennettä ja ja ottaa sen lääkäreistä pois tässähän tällä hetkellä on ollut pelko ennemmin niinpäin että yleiskatteisen budjetin osalta työvoimahallinnon palveluista joudutaan leikkaamaan jotta sote palvelut saadaan edes jotenkuten pidettyä nyt jos linja on täällä salissa se että halutaan lisätä sinne mahdollisuuteen käyttää junaliikenteeseen niin mistä se sitten otetaan pois sieltä lääkäreiltä

arvoisa puhemies edustaja paateron esille nostama yleiskatteellinen rahoitus on asia mihinkä itsekin kiinnitin huomiota tässä jäin miettimään sitä että kuinka siinä tulee käymään sitten jos joku hallinnonala maakuntahallinnosta menee niin kuin pitkäksi ja kuitenkin on laissa ohjattu siihen määräykseen että pitää seuraavana vuonna tasoittaa budjetti että keneltä se raha sitten otetaan pois toinen asia kun miettii elinkeinoelämää sen kehittymistä eri alueilla niin ainakin se on nyt varmaa että tämä toimintamalli siirtyy maakunnille niin tarvitaan erittäin hyvä yhteistyö maakuntien välille jotta meidän infran rakentamis ja kunnossapitohankkeet turvaavat maakunnissa olevan elinkeinoelämän tulevaisuuden se on ehdoton edellytys sille että pärjätään siellä mitä tulee junaliikenteeseen niin kyllä itä suomen osalta kun siellä asun olen seurannut ja joudun käyttämään sitä julkista liikennettä nimenomaan bussiliikennettä on niin että kun rataverkoston pienet sivupätkät

junabussiliikenteen varassa tai kiskobussien miksi niitä sanotaan niin jos se siitä vielä vähenee niin ei niitä sitten ole enää ollenkaan näin siinä tulee käymään minä toivon että myös siihen pystytään panostamaan jatkossa enemmän ja yleiskatteisella rahoituksella löydetään vielä lisää rahaa sinne toimintamalliin

rouva puhemies edustaja paateron puheenvuoron innoittamana juuri ajattelin sitä että vaikka nyt on kysymys maantielaista liikennelaista siinä suhteessa niin kyllä tämä rautatiekin siihen sillä tavalla tulee että usein meillä on esillä hankkeita sellaisia ratahankkeita jotka säästävät erittäin kuluttavaa maantieliikennettä meillä on esimerkiksi ratahanke joka on suljettu suurelta osalta

tallella pori haapamäki siis poikittaisrata mäntyluotoon tulee lng kaasujärjestelmä sen merkitys uutena veturin käyttövoimana on erittäin merkittävä ja sitten kun ottaa huomioon että malmiaiheita tulee entistä enemmän koko ajan itä lapista itä suomesta sieltä korkealta jalostettavaksi satakunnan outokumpu harjavaltaan tämä puutavarakuljetus tapahtuu nyt valtavilla rekoilla maanteitse jyväskylän alueelle sieltä kuopion alueelle ja sen korvaaminen junaliikenteellä juuri puutavaran kuljetus ja malmin kuljetus on omiaan kuljetettavaa tavaraa sopii esimerkiksi parkanon asemalla on nykypäivänä erittäin paljon puutavaravälitystä sieltä jakaantuu näille tehtaille erittäin runsaasti puuta ja juna on siinä merkittävän hyvä se on jopa ketterä silloin kun raide raide viedään suoraan teollisuusalueelle siitä on saatavissa säästöä tiepuolelta näitä molempia täytyy tietysti ajatella juuri säästön kannalta koska raha on niin niukkaa ja ja sitä on vaikea kohdistaa juuri tämmöisiin välttämättömiin menoihin